Arvoisa puhemies, eräs huomattava taloustieteen professori sanoi kerran, että mitä kauemmin nuoret opiskelevat taloustieteitä, sitä röyhkeämmäksi he tulevat.

Ja niitä tarvitaan nyt Kreikassa, niitä tarvitaan Euroopassa, ja jopa Yhdysvalloissa tarvitaan uusia pelisääntöjä.